Arvoisa puhemies, ei ole helppoa olla sekä Iranin, Saudi Arabian että Yhdysvaltojen vaikutuspiirissä.

Bahrainin hallitukselle on vaikea haaste estää levottomuuksia nykyisessä poliittisessa ympäristössä ja ilmapiirissä.

On tuomittavaa, että Bahrainin hallitus on päättänyt jäädyttää kokoontumisvapauden maan pääkaupungissa ja että poliittisten ryhmien täytyy hankkia hallitukselta lupa tavata ulkomaalaisia diplomaatteja tai kansainvälisiä järjestöjä.

Lisäksi olen huolissani niistä tavoista, miten rauhanomaisia mielenosoituksia on hajotettu elokuussa kuninkaan luvalla. On myös kyseenalaista, miten joitakin kuningasta loukanneita on kohdeltu Bahrainissa. Ennen kaikkea toivon, että kuten kaikissa niin sanotuissa arabikevään maissa eri ryhmittymät löytävät tiensä neuvottelupöydän ääreen, jotta kansallinen sovittelu voi alkaa.